Jos on syytä epäillä, ettei viraston toiminnassa kaikki ole niin kuin pitää, täytyy parlamentin pitää huoli veronmaksajien varojen asiallisesta käytöstä.

Kun ajoin ryhmäni pääneuvottelijana vastuuvapauden lykkäämistä lokakuulle, käynnistyi parlamentissa kiivas keskustelu, jossa ympäristökeskuksen puolustajat käyttivät erikoista argumenttia heidän mukaansa virastoa ei saa tuomita pelkän epäilyksen perusteella.

Halusin, että ympäristöviraston toiminnasta tiedetään kaikki tarpeellinen, ennen kuin vastuuvapaus myönnetään.